Arvoisa puhemies, haluan kiittää maatalouskomissaari Hogania ja esittelijä De Castroa sekä kaikkien ryhmien neuvottelijoita erinomaisesta yhteistyöstä tämän tärkeän direktiivin saattamiseksi maaliin määräajassa. Me saamme äänestykseen todella tasapainoisen lainsäädäntötekstin, mikä todistaa, että kun poliittista tahtoa on, niin vaikea asia saadaan eteenpäin lyhyessäkin ajassa, vaikka toisaalta taustat ovat pitkät.

Tämä on EUlta tärkeä viesti juuri tuottajille, joilta vaaditaan yhä enemmän ja jotka ovat joutuneet valitettavien leikkausten kohteeksi. Itsekin sen viljelijänä tiedän, että tulos halutaan ennemmin markkinoilta kuin tuesta. Minulta on usein kysytty, mitä tämä direktiivi sitten konkreettisesti viljelijälle tarkoittaa. Sen voisi tiivistää kolmeen asiaan. Ensinnäkin tuottajat voivat valittaa kotimaan valvontaviranomaiselle myös muissa maissa sijaitsevien ostajien toiminnasta. Tämä madaltaa elintarvikeviennin kynnystä huomattavasti. Toiseksi direktiivi luo vahvan ohjausvaikutuksen, koska sanktioita seuraa, jos ei sääntöjä noudateta. Ja ehkä tärkeimpänä direktiivi antaa myös vahvan selkänojan kansallisille parlamenteille tehdä omaa lainsäädäntöä, joka voi todella olla vielä tätäkin direktiiviä kovempaa. Toivon todella, että tämä saa täyden kannatuksen ja tuen tältä parlamentilta.